Arvoisa puhemies, kun ECT sopimusta nyt ollaan modernisoimassa, on välttämätöntä, että se saadaan tukemaan siirtymää kohti hiilineutraaleja yhteiskuntia. Tällä hetkellä se ei sitä tee, vaan päinvastoin, se antaa yhtiöille mahdollisuuden nostaa kanne niitä valtioita vastaan, jotka haluavat muuttaa lainsäädäntöään ja siten energiapalettiaan kohti kestävää hiilineutraalia mallia. Sopimuksen investointisuoja suojaa fossiilisia polttoaineita huolimatta siitä, että me tiedämme, että ne merkittävästi pahentavat ilmastokriisiä. Tämän lisäksi investointisuojalauseke sisältää valtavan ongelman demokratian kannalta. Lainsäädännön muutoksia tekevät hallitukset, jotka ovat päässeet valtaan vaaleissa kansan tahdosta. Kun yhtiöille investointisuojan nimissä annetaan mahdollisuus kyseenalaistaa nämä demokraattiset päätökset, annetaan niille oikeus kyseenalaistaa kansan vaaleissa antama mielipide. Tälläkin hetkellä yhtiöt voivat pitää hallituksia panttivankinaan uhkaamalla välimiesmenettelyllä, jos kyseinen valtio haluaisi esimerkiksi kieltää kivihiilen käytön. Se mahdollistaa sen, että ilmastotoimia estetään, vesitetään tai hylätään siinä pelossa, että ne johtavat miljardien eurojen kanteeseen. Kun hyväksyimme ilmastolain, hyväksyimme sen kirjauksen, jonka mukaan kaiken politiikkamme on oltava linjassa ilmastolain tavoitteiden kanssa eli Pariisin sopimuksen kanssa, kuten ilmastolaissa kirjoitetaan. ECT sopimus on täydessä ristiriidassa Green Dealin tavoitteiden kanssa. Se ei sisällä minkäänlaisia tavoitteita päästöjen vähentämiseksi tai ilmastokriisin ratkaisemiseksi, ja tämän on muututtava perustavan laatuisella tavalla. Komissaari, oletteko valmis luopumaan ja irtautumaan sopimuksesta, mikäli yksimielisyyttä perustavanlaatuisista muutoksista ei riittävässä aikataulussa saada?